Nämä molemmat ovat vakavia rikoksia, joita ei voida katsoa läpi sormien. Siksi on tärkeää, että YK saa suorittaa puolueettoman ja avoimen tutkinnan asiasta. Sri Lankan hallitus on valitettavasti ollut hyvin vastahakoinen, eikä tutkimusta voida suorittaa ilman sen hyväksyntää, elleivät jäsenmaat yksimielisesti sitä vaadi. Olisi äärettömän tärkeää, että Sri Lanka suhtautuisi tähän rakentavasti ja olisi yhteistyöhaluinen. Vastuullisuus on sovinnonteon prosessin kannalta välttämätöntä.